juhlamenojenohjaaja

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksitoista yleiskeskustelu tästä asiasta päättyi eilen neljäs kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies teen vastalauseen yhden mukaisen muutosehdotuksen

ehdotukset ovat saman sisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

arvoisa puhemies kannatan edustaja vähämäen esitystä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljätoista yleiskeskustelu tästä asiasta päättyi eilen neljäs kahdettatoista kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies teen kokoomuksen vastalauseen mukaisen pykälämuutosesityksen

arvoisa puhemies kannatan tätä työllisyyttä kohentavaa ehdotusta

arvoisa puhemies kannatan tätä työttömyyttä alentavaa ehdotusta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö seitsemäntoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä mennään yleiskeskusteluun jonka aloittaa

verojaoston puheenjohtaja

hetki edustaja viitanen nyt täällä on pientä hälyä odotetaan että kaikki jotka haluavat ulos salista pääsevät ja kun menette niin menkää hiljaa menkää rauhassa niin mieluummin kannattaisi no

hyvä arvoisa herra puhemies esittelen tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnön verojaoston puheenjohtajan ominaisuudessa kyse on siis koneiden kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista vuosille

ja tässähän lailla on hyvä tarkoitus eli tätä kautta rohkaistaan yrityksiä investoimaan ja sitä kautta tuomaan lisää työllisyyttä ja kasvua talouteen me olemme rakentaneet tämän mietinnön jollakin tavalla laveasti ja myös pohdiskellen ja tuoden esiin niitä asiantuntijakuulemisissa esitettyjä seikkoja joita valiokunnalle on esitetty näin ollen tästä mietintötekstistä löytyy sekä jonkin verran kritiikkiä että myös lakiesitystä puoltavia myönteisiä asioita suhtautuivat varsin eri tyyppisesti tähän esitykseen toiset pitivät tätä hyvin ongelmallisena ja toiset taas kannattivat hyvin vahvasti nämä kriittiset huomiot mitä tähän tuli olivat lähinnä että moitittiin sitä että tämä tuo aukkoa veropohjaan koska tässä on kysymys korotetuista poistoista samalla huomautettiin siitä että yleisen verolinjan vastaisesti tässä siis nimenomaan ei lähdetä siitä yleisestä ajatuksesta että että on laaja veropohja ja matalat kannat vaan nimenomaan tehdään tehdään näitä näitä tiettyjä aukkoja veropohjaan samoin nostettiin esiin yritystukityöryhmän näkemykset siitä että tämänkaltaisia yritystukia tulisi tulevaisuudessa karsia ja nythän tässä mennään vähän toiseen suuntaan eli lisätään asiantuntijat jotka olivat tätä mieltä pitivät näitä poistoja siinä suhteessa näiden ajatusten vastaisena vastaisena ja siitä tuli jonkin verran kritiikkiä samoin esimerkiksi vatt katsoi että näiden korotettujen poistojen tuoma taloudellinen hyöty matalan koron ja matalan yhteisöveron oloissa on sinänsä pieni valiokunta toteaa tässä mietinnössään myös sen joidenkin asiantuntijoiden esille tuoman ongelman nykyiseen verojärjestelmään liittyen joka liittyy osinkoveron ongelmakohtiin puhutaan tästä listaamattomien yhtiöiden asiasta ja siitä että se pikemminkin tällaisessa rakenteessa tänä päivänä kannustaa kasvattamaan tasetta kuin välttämättä investoimaan kasvuun tämä todetaan myös valiokunnan mietinnössä mutta löytyi tälle kannatusta tietenkin koska lain tarkoitus on hyvä valiokunta tässä kertoo että asiantuntijat nimenomaisesti pitivät tätä hyvänä koska tämä tukee yritysten investointia kasvua ja työllisyyttä on myös suhtauduttu myönteisesti siksi että vaikka joskus aiemminhan on ollut vähän vastaavia vastaavia toimenpiteitä niin niin tämä on niitä parempi muun muassa siksi että tämä ei kohdistuisi aiempien verohuojennusten tapaan ainoastaan tuotannollisessa toiminnassa käytettävään käyttöomaisuuteen vaan koskisi nimenomaan kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta myös siksi tämä nähdään aiempaa parempana että tässä pituus olisi neljä vuotta eli tämä voimassaoloaika olisi hieman pitkäjänteisempi

valiokunta kävi aika paljon keskustelua tästä rajauksesta uusiin laitteisiin nimittäin hallituksen esitys lähtee siitä että tätä voi käyttää vain uusiin laitteisiin tästäkin tuli asiantuntijakuulemisessa jonkin verran kritiikkiä että se voisi koskea kaikkia koska esimerkiksi voisi edellyttää sitä että tämä ei vain uusia laitteita me pohdimme tätä ja siinäkin asiantuntijakuulemisten pohjalta päädyimme puoltamaan esitettyä mallia mutta kirjasimme tänne sen että meidän mielestämme on tärkeää seurata tämän lain vaikutuksia nimenomaan kiertotalouden edistämiseen ja myös toteuttaa sitä hallitusohjelman suunnitelmaa johon on kirjattu että tehdään selvitys miten veropoliittisin keinoin voidaan edistää kiertotaloutta toisaalta myös kiertotalouden kannalta todetaan se että jos tämä koskisi myös vanhoja laitteita voisi käydä niin että se kannustaisi

nämä verotuottovaikutukset niin kuin meidän pitääkin eli tämähän toimii niin että tulevina vuosina verotuloja menee eli yhteensä verotuottoja jaksotetaan siten että että ensi vuonna menetys olisi noin kaksisataaseitsemän miljoonaa euroa ja koko esityksen vaikutusaikana yhteensä kahdeksansataayhdeksänkymmentäkolme miljoonaa euroa näitä tuona aikajaksona menetettyjä verotuloja alkaa palautua sitten kauden kaksituhattakaksikymmentä viiva kaksituhattakaksikymmentäkolme jälkeen eli vuodesta kaksituhattakaksikymmentäneljä eteenpäin siten että vuosina kaksituhattakaksikymmentäneljä viiva verotulot lisääntyisivät noin kuusisataayksitoista miljoonaa ja nämä jäljelle jäävät kaksisataakahdeksankymmentäkolme miljoonaa palautuisivat vuodesta

alkaen siten toteamme että että se kritiikki että tässä tuotaisiin aukko veropohjaan ei sinänsä meidän mielestämme ole niinkään ongelma mutta toteamme että samaan aikaan kuitenkin eräänlaiseksi ongelmaksi jää se että budjettivuosi on aina vuosi kerrallaan se on vuoden tulot ja ja menot tässä ja nyt ja tietenkin näinä tulevina vuosina se vähentää veropohjaa koska aina ollaan huolissaan siitä että valtiontalouden tulisi olla tasapainossa ja eusta asti tästä on meiltä kyselty niin tietenkin täytyy olla realisteja ja sanoa että tulee verotulomenetystä esimerkiksi tulevalle vuodelle ja niin puhemies tähän sisältyy myös vastalauseet

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat verojaoston puheenjohtaja sosiaalidemokraattien pia viitanen esitteli tuota mietintöä ja oli lopussa huolissaan siitä että julkinen talous ei ole tasapainossa ja myös me olemme siitä huolissamme ja niin on ollut muuten myös imf ja ja euroopan komissiokin siitä että ei edes vuonna kaksikymmentäkolme tämän maan talous tule olemaan tasapainossa sen takia nyt tietysti toivomme kun hallitusohjelma on auki rinteen hallituksen saatua epäluottamuksen eduskunnalta tai menetettyään enemmistön tuen täällä eduskunnassa että erityisesti keskusta nyt vaatisi lisää toimenpiteitä sen eteen että tuo talous saataisiin tasapainoon se vaatisi toimenpiteitä työllisyyteen ja työllisyyden vahvistamiseen ja ja niitä me olemme eniten täällä täällä kaivanneet edustaja viitanen nosti esille myös yritystuet ja ja niiden leikkaamisen tai tai niistä säästämisen ja ja otti tämän yhtenä esimerkkinä jota hän esitteli ja kyllä me kokoomuksessa hämmästelemme sitä että hallitus aika kovaäänisesti oli oli puhumassa siitä ja hallituspuolueet erityisesti muun muassa vihreät että ympäristölle haitallisia yritystukia leikataan mutta kuinkas käykään kun vihreät tulivat hallitukseen niin ensi vuonna ympäristölle haitalliset yritystuet eivät vähene vaan ne kasvavat niitä lisätään sadalla miljoonalla eli vihreiden ollessa hallituksessa lisätään ympäristölle haitallisia yritystukia sadalla miljoonalla tuossa hetki sitten äänestimme ensimmäisiä ensi vuoden budjettiin liittyviä toimenpiteitä ja kokoomus esitti ja äänesti puolesta että kenenkään verotus ei ensi vuonna kiristyisi ja toisaalta esitimme että kotitalousvähennystä ei leikattaisi ja itse asiassa seitsemänkymmentäviisi vuotiaille sitä korotettaisiin tässä esityksessä joka nyt on käsittelyssä me tuemme hallituksen esitystä korottaa koneiden kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden poistoja korotetut poistot parantavat investointikannustimia kun yritysten sallitaan vähentää verotuksessa investointikustannukset nykyistä nopeammin veronmaksun lykkääntyminen keventää yritysten investoinnin tuoton verotusta pidämme kuitenkin hallituksen esittämiä muutoksia riittämättöminä hyvinvointimme pohja on rapistumassa jos yksityisiä investointeja ei saada käännettyä maassamme kasvuun investoimme kolmanneksen vähemmän kuin ruotsi investointimme uuteen pääomaan riittävät tällä hetkellä juuri juuri ylläpitämään pääoman kulumisen ruotsin lisäksi häviämme myös muille verrokkimaillemme finanssikriisin jälkeiset vaikeimmat vuodet ovat takana mutta ennusteet eivät povaa investointien vauhdittumista myöskään nyt tulevaisuudessa kokoomus julkaisi alkusyksystä ehdotuksia investointien vauhdittamiseksi uutena keinona nostimme keskusteluun yritysten poisto oikeuksien pysyvän vapauttamisen tuoreet tutkimustulokset joita myös verojaoston kuulemisissa käsiteltiin antavat lupaavia viitteitä siitä että joustavoittamalla yritysten poistojen tekemistä parannettaisiin kohdennetusti yritysten investointikannustimia esitämmekin että hallitus arvioisi määräaikaisen muutoksen sijaan poistojen vapauttamista pysyvästi isojen investointipäätösten osalta neljän vuoden soveltamisala on kyllä liian lyhyt verojaoston kuulemisissa ilmeni että kaksinkertaisten poistojen rajaaminen pelkästään uuteen irtaimeen käyttöomaisuuteen on sekä hallituksen ympäristötavoitteiden että verotuksen neutraalisuuden kannalta ongelmallinen rajaus

eduskunta edellyttäisi että hallitus tuo eduskunnalle pikaisesti lakiesityksen jossa korotetut poistot säädettäisiin pysyviksi ja laajennettaisiin koskemaan myös käytettynä hankittuja koneita ja kalustoja uskomme vankasti että

edellisistä ja ehkä tulevistakin hallituspuolueista ainakin vihreät tätä tulevat kannattamaan sillä tämä vahvistaa merkittävästi kiertotaloutta ja ja on on varmasti kulutuksen näkökulmasta järkevää herra puhemies

arvoisa puhemies edustaja heinonen puhui edellä hyvin ja kuvasi hyvin kokoomuksen vastalauseeseen kirjattua parannusehdotusta suhteessa hallituksen esitykseen ja kannatan tätä lausumaa on erittäin tärkeää että tämä poisto oikeuksien pysyvä vapauttaminen voisi edetä tulevaisuudessa koska tosiaan suomeen tarvitaan investointeja meidän vaihtotaseen alijäämä on krooniseksi suomen vaihtotase on ollut alijäämäinen koko tämän vuosikymmenen ja tästä ei tietenkään voi syyttää yksin rinteen hallitusta jonka taival jäi vain puolen vuoden mittaiseksi mutta on aivan selvää että kun rinteen hallituksessa mukana olleet puolueet ovat nyt indikoineet että he haluavat jatkaa rinteen hallituksen ohjelman toteuttamista ilman että pilkkuakaan muutetaan

on aivan myrkkyä se jos vuosikymmenen mittaan olemme olemme pysyvästi alijäämäisiä ja että meillä ei ole myöskään näkymää kehittää yrittäjyyden kannusteita tulevina vuosina niin että asia saataisiin korjattua arvoisa puhemies tässä mielessä olen kyllä hyvin huolissani siitä mitä jaoston puheenjohtaja viitanen väläytti että myös yrittäjyyden kannusteita listaamattomien yhtiöitten verotuksen kiristämisen osalta pohdittaisiin toivon että hallitusta tunnustelevien puolueitten puolelta voidaan vakuuttaa että näin ei ole koska yrittäjyys kantaa suomea yrittäjyyteen tarvitaan sellaisia verotuksellisia kannusteita että meillä on tulevaisuudessakin suomalaisia jotka ottavat riskiä jotka haluavat tehdä enemmän kuin sen osan mitä jokaiselta meistä kohtuudella voidaan vaatia kun haluamme parantaa työllisyyttä suomessa ja sitä kautta vahvistaa hyvinvoinnin pohjaa siihen ainoa keino on se että meille syntyy uusia yrityksiä että olemassa olevat yritykset kasvavat ja näihin avoimen sektorin toimijoihin syntyy uusia työpaikkoja jotka tuovat sitten verotuloja ja sitä kautta sen tulevan hyvinvoinnin myös

arvoisa puhemies on hyvä että tämä esitys korotetuista poistoista on annettu ja edustaja heinoselle voisi kommentoida että aikaisemmat lait ovat olleet lyhyempiä silloin kun kokoomus on ollut hallituksessa tämä on kuitenkin neljän vuoden korotettujen poistojen laki näistä korotetuista poistoista on ollut hyviä kokemuksia aalto yliopistossa äskettäin tehdyn selvityksen mukaan ainakin yhdysvalloissa ja isossa britanniassa se on tietysti selvää että matala korkotaso vähentää sitä merkitystä toivottavasti korkotaso pysyy matalana ja sitten tietysti matala yhteisövero myöskin vähentää tämän merkitystä mutta yhteisöverohan koskee vain osakeyhtiöitä ja osuuskuntia meillä on on paljon sellaisia yritysmuotoja joissa maksetaan erittäin ankaraakin ansiotulon marginaaliveroa tämä esitys ei sinänsä merkitse tietysti muuta kuin poisto oikeuteen sinänsä jo sisältyvän jaksottamisen muuttamista nämä verotulot myöhentyvät mutta lopullisia veromenetyksiähän tässä ei tapahdu kun

poistomahdollisuutta korotetaan sitten voisi todeta

näistä käytetyistä koneista tietysti on keskusteltu aika paljon että tietysti kiertotalouden kannalta olisi sinänsä hyvä että käytetyt koneet olisivat tämän korotetun poisto oikeuden piirissä toisaalta sitten hallituksella on ollut tieto siitä että korotetut poistot ilmeisesti lisäisivät ympäristöominaisuuksiltaan vanhentuneitten koneitten ja laitteitten esimerkiksi autojen tuontia suomeen ja ja tämä olisi ollut semmoinen negatiivinen tekijä jos jos poistoja olisi korotettu myös käytettyjen koneitten osalta se on selvä tietysti että

juuri uusien koneitten veromuutoksen johdosta johdosta käytettyjen koneitten hinnat varmasti suhteellisesti alenevat siinä mielessä eivät ne jotka nyt tästä eteenpäinkin päättävätkin ostaa käytettyjä koneita ehkä monissa tapauksissa taloudellisesti hyvin järkevästikin ole kovin huonossa asemassa mutta sitten taas niillä jotka päättävät ostaa uusia koneita ja käyttää tätä korotettua poisto oikeutta on siihen ilmeisesti yleensä varsin voimakas intressi siinä suhteessa että saisivat yrityksensä käyttöön uusinta teknologiaa

arvoisa herra puhemies uskon että tämä kaksinkertaisten poistojen ottaminen käyttöön määräaikaisesti tässä tilanteessa on erittäin hyödyllinen toimenpide nyt varsinkin kun tämä suhdannetilanne näyttää maailmalla sellaiselta että jossakin vaiheessa voi olla odotettavissa ulkomaanviennin häiriintyminen tietynlaisia merkkejä siitä on ennusteltu toisaalta nyt talouskasvu näyttää kuitenkin suomessa hyvältä joka tapauksessa tällaisessa suhdannetilanteessa jossa yritysten odotukset ovat heikentyneet mielestäni tällainen toimenpide on hyvin hyvin perusteltu ja uskon että se kannustaa näihin investointeihin myöskin

monella tapaa pitää muistaa että suomi on erittäin vientivetoinen talous ja monesti se elinkeinotoiminta mitä meillä on on hyvin investointivaltaista se on toki myös hyvin hyvin työllistävää ja aika usein on myös niin että energiatehokkuus myös paranee kun uusia koneita ja laitteita ja teknologiaa tuodaan käyttöön siinä mielessä tällä on myös tietynlainen ympäristönäkökohta tässä on mielestäni myöskin hyvää se että aikaisemmin kun tällaiset niin sanotut tuplapoistot ovat olleet määräaikaisesti käytössä niin ne ovat kohdistuneet ainoastaan teolliseen tuotantoon tehtaisiin ja niin poispäin nyt kuitenkin tässä esityksessä myös tällaisilla eri yhtiömuodoilla osakeyhtiöiden lisäksi myös kommandiittiyhtiöillä ja avoimilla yhtiöillä on tähän mahdollisuus mikä on hyvä asia koska palvelualojen työllistävyys ja merkitys meidän työllisyydessä on koko ajan kasvanut siinä mielessä on hyvä

arvoisa puhemies kuten verojaoston puheenjohtaja tässä hyvin kertoi niin moni asiantuntija oli erittäin kriittinen tätä esitystä kohtaan ja osa asiantuntijoista oli sitä mieltä että esityksen paras puoli on se että tässä käy niin kuin kokoomuksen hallitusaikoina että tällä esityksellä ei ole juurikaan vaikutuksia mihinkään itse pidän hallituksen linjaa kuitenkin aika vastuullisena mutta samaa ei todellakaan voi sanoa kokoomuksesta jonka linja olisi asiantuntijoiden mielestä tarkoittanut verotukseen epävakautta lisävelkaantumista sekä ongelmia eun kanssa kun me emme täyttäisi meidän odotuksia sinne komissioon päin ehkä tämän hallituksen esityksen suurin ongelma onkin sen pitkä kesto jota tässä myös kritisoitiin liian lyhyeksi koska hallituksen tai edellisen hallituksen oma tavoite on kuitenkin saavuttaa budjettitasapaino kaksituhattakaksikymmentäkolme ohjelman mukaan tämä esitys nyt siirtää verotusta sitten tältä hallitukselta tai siltä seuraavalta sitä seuraavan hallituksen iloksi ja ja se tietysti aiheuttaa sitten kyllä ongelmia sen tasapainotavoitteen kannalta en malta olla sanomatta kun kokoomuksen edustaja autto tässä riensi puolustamaan suomalaista osinkoverojärjestelmää joka kyllä näissäkin lausunnoissa nousi esiin monta kertaa vaikka ei suoraan tähän liittynyt että joka ikinen siis aivan joka ikinen asiantuntija on pitänyt suomalaista osinkoverojärjestelmää haitallisena paitsi valtiontalouden kannalta niin jopa niiden yritysten itsensä kannalta ja markkinoiden kannalta neljänsadan miljoonan euron tuki rikkaimmille listaamattomien yritysten omistajille se vähentää investointeja se vinouttaa markkinoita ja kärsijöinä ovat tietysti paitsi veronmaksajat ja valtion palveluista nauttivat niin niin tietysti erityisesti kaikki aloittavat ja pienemmät yritykset jotka eivät tätä verotukea saa joten kyllä itse toivon että että kun nyt sitten jatkossa verolakeja käsitellään niin myös tähän tähän tämmöiseen kummalliseen poikkeukseenkin millaista ei ole missään muualla maailmassa vielä vielä palattaisiin ja mietittäisiin voisimmeko me korjata meidän niin että se loisi yhteistä hyvää tähän yhteiskuntaan eikä olisi tämmöisiä satoja miljoonia tukia kaikkein rikkaimmille kiitos
arvoisat edustajat ei mennä laajemmin nyt debattiin mutta edustaja auton nimi mainittiin minuutti
arvoisa puhemies haluaisin kuulla vähän tarkemmin onko valiokunnassa kuultu suomen yrittäjiä tältä osin että pitäisi heikentää yrittäjyyden kannusteita puuttumalla listaamattomien yhtiöitten verotukseen olen aivan varma siitä että yrittäjät

oliko näin että kaikki asiantuntijat olivat edustaja saramon esittämän näkemyksen takana noin muuten arvoisa puhemies haluaisin todeta että kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on asiantuntijoitten arvioiden mukaan budjetti joka tarjoaa kuudellekymmenelletuhannelle suomalaiselle työtä hallituksen budjettiesitys taas ihan riippumattoman eduskunnan tietopalvelun arvion mukaan vähentää työllisyyttä ainakin viidellätuhannella joten tässä mielessä kyllä tämä kokoomuksen vaihtoehto olisi se vastuullinen käsittelyn pohja
ja annetaan edustaja saramon vastata kun suoraan kysyttiin
kiitos arvoisa puheenjohtaja niin koska nämä lausunnot tietysti käsittelivät pääosin poistoja kaikissa niissä ei tietenkään otettu suomen osinkoverojärjestelmään kantaa niissä joissa otettiin sitä pidettiin haitallisena ja kaikissa muissa asiantuntijalausunnoissa jotka ovat koskeneet tätä

aina lähtökohtaisesti pidetty vääränlaisena vaikka suomen yrittäjät ei nyt tätä asiaa käsitellyt ainakaan en ulkoa muista niin olen kyllä keskustellut myös suomen yrittäjien kanssa tästä itse asiassa jopa suomen yrittäjissä oltiin sitä mieltä että tämä meidän järjestelmämme on haitallinen siellä oli vähän pelkoja että siitä voitaisiin tehdä vieläkin huonompi heidän näkökulmastaan minkä takia he eivät ole lähteneet tätä nyt ja elinkeinoelämän etla ei ole pitänyt tätä meidän osinkojärjestelmää hyvänä eli kaikki ovat sitä mieltä että tämä pitäisi korjata ongelma on vain se että jotkut pitävät nykytilaa tai ainakin kaikki ekonomistit toki he ketkä nämä miljoonien verotuet saavat ovat varmaan eri mieltä

arvoisa herra puhemies tuossa edustaja viitanen esitteli kyseistä juttua ja pakko nyt sanoa koska siellä on ollut vähän epäilystä että näitä niin sanotusti käytettyjä tavaroita ja koneita huvin päin minä voin kertoa etteivät tuolla pk sektorilla tällä hetkellä tilanteet ole kyllä sellaisia että kukaan viitsisi ostaa huvin päin yhtään mitään ja kun katselee kaiken näköisiä suuntia mitä tällä hetkellä on niin kyllä ne sektorilla olevat yritykset ostavat silloin kun ne tarvitsevat ja ongelmahan tässä monta kertaa on että myös isot yhtiöt haluavat mieluummin pitää huolen niistä isoista voitoista eivätkä hekään osta niitä laitteita muuta kuin siinä tapauksessa eli kyllä loppupeleissä nämä kaikki ostot mitä on perustuvat suurimmalta osin tarpeeseen en minä sitä kiellä että voihan siellä joku kone tai toinen olla mutta jos me puhumme jostain prosentin heitosta niin sillä ei ole mitään merkitystä

keskustan edustaja kiviranta sanoi että päätyvät ostamaan käytettyjä koneita sekin on nyt minun mielestäni vähän hassu ajatusmaailma itsekin olen joutunut ostamaan koneita ja parasta aikaa odottelen yhtä rahoituspäätöstä kun myyn itse koneen tiedän ihan tasan tarkkaan että ei päädytä ostamaan käytettyjä koneita vaan joudutaan ostamaan käytettyjä koneita ongelma on se että siihen uuteen vehkeeseen ei ole rahaa tai ei saada rahoitusta siihen sen takia tuntuu hullulta että nyt tässäkin jutussa tuetaan kaikkein eniten niitä yrityksiä joilla menee jo hyvin joilla on mahdollisuus ostaa niitä uusia koneita se haalariporukka joka on tähänkin asti joutunut kaikki investoinnit tekemään siten että kiinnittää omat kivitalonsa niin kuin minäkin olen aikoinaan joutunut jopa äitini talon kiinnittämään kalustoa meidän yritykseemme ei nyt saakaan tätä hyötyä tästä vaan joutuu olemaan siinä samassa tilanteessa kuin aikaisemmin perussuomalaisilta muutenkin tulee valiokunnan mietintöön vastalause liittyen juuri näihin äsken

arvoisa puhemies vähän ihmeissäni olen kuunnellut tätä salikeskustelua kun paljon kokoomusta moititaan minä en tiedä onko se nyt jäänyt havaitsematta että kokoomushan tukee tätä hallituksen esitystä eli kokoomus pitää tätä lähtökohtaisesti hyvänä eikä millään tavoin tätä vastusta mutta ehkä on vain omassa vastalauseessaan yrittänyt panna vielä paremmaksi koko tämä hallituksen esityksen tavoitehan on se että me panemme jonkinasteisen kiihokkeen joskaan emme isoa sille että yritykset investoisivat enemmän niin että me saisimme taloutta liikkeelle ja sitä kautta enemmän verotuloja ja näin poispäin oma käsitykseni kuitenkin on että eihän näillä poisto yritys lähde investoimaan semmoisiin koneisiin laitteisiin tai mihin tahansa mistä ei ole hyötyä pitää joko tuottaa kassavirtaa enemmän tai sitten pitää kilpailukyvyn tulla paremmaksi tällä on vain marginaalinen vaikutus ja fiskaalinen vaikutus kuten edustaja kiviranta täällä hyvin totesi on kuitenkin vain vallitsevan korkotason mukainen niin että ei käytännössä valtio tässä häviä paljoa jos me vähänkin pystymme tällä kiihottamaan investointeja niin valtiohan voittaa

pitäisi joskus miettiä millä tavalla me pidämme sen ostovoiman kotimaassa millä tavalla me pidämme arvonlisäverot mitä tulee näihin yksittäisiin kansalaisiin niin että ne tulevat kotimaahan eivätkä ne mene ruotsiin tai saksaan tämä on hyvä esimerkki siitä että pitää ajatella kokonaisuutta ja pitää ajatella pitemmälle esitys on hyvä mutta kokoomus olisi mennyt vielä hieman pitemmälle

arvoisa puhemies suomalaisen teollisuuden investointien tilanne on hyvin huolestuttava investointiasteemme on jäänyt pysyvästi muita pohjoismaita heikommalle tasolle etlan tutkimuksen mukaan suomessa investoidaan koneisiin laitteisiin ja ja kehitystoimintaan jopa kolmannes vähemmän kuin ruotsissa ja tämä tilanne vaatii ehdottomasti poliittista reagointia nämä korotetut poistot koneisiin kalustoon sekä muuhun verrattavaan irtaimeen käyttöomaisuuteen ovat osa ongelman ratkaisua ja tutkimustiedon valossa voidaan olettaa että poistojen kaksinkertaistaminen poistojen kaksinkertaistaminen rohkaisee yrityksiä uusiin investointeihin kuten edustaja heinonen ja muut kokoomuksen edustajat tässä jo totesivat kaikkein järkevintä olisi vapauttaa yritysten poisto oikeudet kokonaan ja pysyvästi lisäksi on varmistettava että kaksinkertaiset poistot ulotetaan koskemaan myös näitä käytettyjä koneita ja laitteita tämä olisi hyvin tärkeää erityisesti pienille ja aloitteleville yrityksille jotka vasta kokeilevat siipiään

joskus hyvin erilaisia tämän vuoksi meidän onkin kehitettävä suomalaisten yritysten liiketoimintaympäristöä kokonaisvaltaisesti suotuisammaksi ja pienyrittäjiä on kuunneltava tarkasti työmarkkinoiden uudistaminen on myös avain investointien kasvattamiseen tällä hetkellä pk yritykset kokevat pätevän työvoiman puutteen yhdeksi suurimmista haasteista ja näitä viestejä työvoimapulasta tulee laajasti erilaisilta yrityksiltä ja kaikkialta suomesta

työpaikkoja on tarjolla paljon on selvää että heikosti toimivat työmarkkinat sekä niiden aiheuttama työvoimapula vähentävät yritysten mahdollisuuksia investoida pienyrittäjille on annettava enemmän mahdollisuuksia paikallista sopimista on lisättävä ja se on mahdollistettava myös järjestäytymättömille yrityksille investointien vauhdittaminen edellyttää että tavoite huomioidaan verotuksessa ja työn ja yrittämisen verotusta tulee määrätietoisesti keventää esimerkiksi vuosia sitten toteutettu yhteisöveron alennus antoi rohkaisevan esimerkin matalampien verokantojen positiivisista vaikutuksista talouteen ja investointeihin investointeihin ja nyt hallitus on kiristämässä useita sellaisia veroja joita yritykset kohtaavat suoraan tai välillisesti esimerkiksi liikenteessä kotitalousvähennyksen heikentäminen ei edistä vireämpää tai investointeihin rohkaisevaa liiketoimintaympäristöä yritysten heikko investointihalukkuus näkyy väistämättä alempana työllisyytenä ja tämä on huolestuttavaa myös julkisen taloutemme kestävyyden näkökulmasta työmarkkinoiden sekä yritysten verotuksen uudistaminen ovat viisaita askelia myös investointien edistämiseksi

arvoisa puhemies tosiaan niin kuin täällä kuultiin muun muassa edustaja saramon puheenvuorossa tässä on tullut myös kohtuullisen kriittisiä näkökulmia esiin tietysti on on katsottu että näistä poistoista voi olla hyötyä ja ja sinänsä uudistus ei ei aiheuta haasteita mutta sen vaikutuksia on arvioitava hyvin huolella on myös hienoa että että jaosto teki työtä osinkoverotuksen osalta siitä on hyvin kiistatta samanlaisia asiantuntijanäkemyksiä kuultu jo vuosia että tässä ei ole sellaista tarkoituksenmukaisuutta jolla parhaiten tukisimme yrityksiä eikä myöskään reilulla tavalla on todella tärkeää tarkastella vaikuttavuutta kaikissa toimenpiteissä edustaja sjöblom toi hyvin esiin sen kaikista hänen näkemyksistään en ole samaa mieltä

pätevästä työvoimasta on suuri pula tällä hetkellä ja tämä on myös sellainen asia jota pitäisi tarkastella tässä kokonaisuudessa kun haluamme tukea yrityksiä ja yritysten investointeja on myös kiistatta totta että tuottavuuden kasvattaminen on kaikkein tärkeintä taloudellisen pärjäämisen kannalta ja siellä pohjalla on se kuinka hyvin olemme pärjänneet koulutuksessa ja tuotekehittämisessä ja niin kuin tiedetään tuotekehittämisen osalta ollaan jääty jälkeen verrokkimaista samoin on tilanne osaamisen kannalta kun osaamisen arviointitarpeet näyttävät siltä että jopa seitsemänkymmentäviisi prosenttia nuorista ikäluokista pitäisi olla korkeakoulutettuja jotta voimme varustautua sellaiseen maailmaan jossa tämäntyyppisille aloille syntyy niitä työpaikkoja niin kuin asiantuntijoiden mukaan tapahtuu niin tämä on sellainen mistä pitäisi puhua myös kun me haluamme jouduttaa yritysten pärjäämistä eli tässä poistopäätöksessä varmasti voi olla haasteena se

että se kohdistuu tietyntyyppisiin yrityksiin jolloin moni yritys jää ulkopuolelle näistä hyödyistä joita siinä mahdollisesti syntyy eli nyt kun on tehty tämmöinen laitteisiin kohdistuva huojennus niin sitten seuraavaksi on äärimmäisen tärkeätä pohtia miten joudutamme osaamisen investointeja ja miten voimme helpottaa niin pieni kuin keskikokoisia yrityksiä siinä että ne pystyvät palkkaamaan ihmisiä koska on paljon yrityksiä jotka jäävät tämän esityksen hyötyjen ulkopuolelle ja jotka eivät investoi koneisiin ja laitteisiin

arvoisa puhemies tilaisuus kehua hallituksen esitystä se on yrittäjille oikein oikein hyvä esitys

no joo tarkoitin joo mutta tämä on jo aikaisemmin laadittu että ei kai tässä nyt isoa virhettä tullut elikkä esitystä korotetuista poistoista laki alentaa hankintakynnystä ainoa asia siinä on vain että se on uusiin vehkeisiin pitänyt olla käytettyihin tässä äsken otettiin huomioon semmoinen että sitten tuodaan euroopasta taikka jostain muualta epäkuranttia tavaraa mutta nythän on semmoinen juttu toimeksiantajien osalta kun urakoita pyydetään että tarjouspyynnössä on jo päästöluokat kun äsken otettiin kuorma auton moottorit siihen niin siellä on vähintään euro vitonen mieluummin euro kutonen elikkä voimassa oleva oleva

mikä on vaatimus siinä ja sen takia sen pitäisi olla niihin käytettyihin ja aikakin saisi olla vähän pisempi se neljä vuotta on vähän lyhkänen siinä

eipä tässä nyt sen kummempia tämä oli semmoinen ex tempore äkkiä ollut minkäänlaista puheenpohjaa kun tuossa vähän raapustelin sitä ja

arvoisa puhemies edustaja viitanen esitteli tätä hallituksen hieman puutteelliseksi jäänyttä esitystä koneiden ja laitteiden ja muiden tuplapoistosta ja kuten te edustaja tiedätte olen vankkumaton tasa arvon kannattaja joten minun mielestäni tässä pitää tasa arvon nimissä huomioida myös näitä pienempiä yrityksiä jotka haluaisivat kenties investoida käytettyyn koneeseen edustaja kiviranta toi esimerkinomaisesti esiin että näissä uusissa laitteissa on mahdollisesti pienemmät päästöt ja

esimerkiksi kuljetuskalustoa tai koneita teidän pitää vain huomioida se että joskus kun joku ostaa käytetyn kuorma auton koneen täryjyrän tai jonkin laitteen hän saattaa uusia sitä kalustoa samalla kaksikymmentä vuotta vaikka hän ostaakin käytetyn laitteen ja siinä varmasti on huomattavasti pienemmät päästöt kuin siinä vanhassa

huomioida

silloin tuo poistuva kalusto ei enää tuota päästöjä täällä meidän rakkaassa suomenmaassamme se todennäköisesti viedään sitten eteenpäin jonnekin afrikkaan jossa se tuottaa niitä globaaleja päästöjä yhä edelleen kyllä minä ihmettelen

että käytetyt koneet lakiesityksenne ulkopuolelle tällä tavalla voisi parantaa sitä kiertotaloutta uusimalla myös käytettyjä koneita niin että kyllä minä ihmettelen että hallituksen esitys jarruttaa jarruttaa tätä kestävää kulutusta ja kehitystä kiitoksia

vastaamaan arvoisa puhemies sen voin ainakin todeta että tämä on tähänastisista paras korotettuja poistoja koskeva esitys kun se on neljän vuoden mittainen ja ja koskee kaikkia elinkeinoja joissa koneita

eli teollisuutta palveluelinkeinoja ja jopa maataloutta neljässä vuodessa pystytään poistamaan yhdeksänkymmentäkolme pilkku seitsemänkymmentäviisi prosenttia jos heti

mutta pyysin tätä puheenvuoroa sen vuoksi että täällä on jostain käsittämättömästä syystä no ei oikeastaan käsittämättömästä syystä kun mehän nyt kuitenkin olemme tässä salissa alettu puhua aivan muusta kuin tästä esityksestä täällä on puhuttu listaamattomien osakeyhtiöitten osinkoverotuksesta sitä ei ole millään tavalla käsitelty valtiovarainvaliokunnassa ja sen verojaostossa tässä yhteydessä se ei ole missään listalla ollut eikä minkäänlaisessa käsittelyssä siinähän on kysymys tulon verotuksesta esityksessä jota me nyt täällä käsittelemme on kysymys yritystoiminnan menon jaksottamisesta eli hallitusohjelmassa ei ole sovittu mitään listaamattomien osakeyhtiöitten osinkoverotuksesta ja se tarkoittaa sitä että siinä asiassa hallitus

arvoisa herra puhemies en ylläty siitä että salin vasemmalta reunalta tulee puheenvuoroja joissa haluttaisiin kiristää kiristää yrittäjien ja yritysten verotusta tämä keskustelu on hivenen anteeksi salin vasemmalta reunalta olemme tänään kuulleet esityksiä joissa halutaan kiristää ja yritysten verotusta niin kuin sanoin ja en siitä itse ylläty myös sosiaalidemokraattien riveistä on kuulunut tällaisia viestejä ei tänään tässä keskustelussa mutta monissa muissa muissa keskusteluissa muun muassa työministeri harakka on on näitä asioita pitänyt esillä ja nyt tietysti kun edustaja kiviranta nosti esille hallitusohjelman niin tällä hetkellähän ei suomessa ole voimassa olevaa hallitusohjelmaa kun ei ole olemassa olevaa hallitustakaan silloin tietysti tässä on se huoli että nyt vihervasemmisto saa tahtonsa läpi näissä neuvotteluissa ja ja tulee rankaisemaan suomalaisia yrittäjiä ja yrityksiä ja ja saisivat tahtonsa läpi se on tietysti ainoa myönteinen puoli siinä että keskusta roikkuu edelleen tässä hallituspohjassa kiinni he ovat ainoa takuu siihen toivottavasti jatkossakin että yrittäjien ja ja yritysten verotusta ei kohtuuttomasti olla olla tiukentamassa niin kuin edustaja sjöblom

kustannukset varmasti toisissa tilanteissa kustannukset ovat vielä vielä korkeampia he myös leikkaavat parafiinisen dieselöljyn verotuen ja puhuvat että se olisi ympäristölle haitallisen verotuen verotuen poistamista eihän se sitä ole vaan nimenomaan puhtaimpien dieselöljyjen verotuen poistamista aivan kerta kaikkiaan järjetöntä ja sitten edustaja sjöblom nosti esille myös kotitalousvähennyksen jota nyt luottamuksensa menettänyt rinteen hallitus ja todennäköisesti kohta työtään jatkava seuraavakin hallitus on leikkaamassa se tarkoittaa tavalliselle perheelle noin viidensadan euron leikkausta vuositasolla kokoomus ei arvoisa puhemies hyväksy sitä että yrittäjien ja yritysten verotusta ollaan kiristämässä meillä on suomessa tällä hetkellä liian vähän yrittäjiä liian vähän työllistäviä yrittäjiä ja liian vähän investointeja on keskusteltu ja esityksessä on nämä poistot kyseessä ja en ymmärrä sitä että sanotaan että olisi ympäristöteko rajata pois käytetty

en ymmärrä millään tavalla sitä logiikkaa että sanotaan että käytetyt koneet olisivat jollain tavalla ympäristölle haitallisia kun katsotaan kokonaisuutta elinkaarikustannuksia ja muuta niin kyllä on järkevä käyttää ne olemassa olevat koneet koneet myös loppuun kuin että hankitaan koko ajan uutta itse asiassa tänä päivänä monissa laitteissa ja koneissa

mikä edellyttää että laitteet kestävät pidempään meillä on liian paljon sellaista laitetta jota ostetaan uutena ja ne kestävät hetken ja jälleen ostetaan uutta mutta kokoomus esittää tässä ja olisin tietysti keskustan kivirannalta mielellään kuullut miksi keskusta ei sitä nyt ole kannattamassa kun meillä olisi täällä ystäviä kokoomuksesta ja ymmärtääkseni perussuomalaisistakin tukemassa sitä että muutettaisiin tätä esitystä että korotetut poistot poistot säädetään pysyviksi jos keskusta sitä aidosti kannattaa niin he pääsevät siitä ensi viikolla äänestämään ja me esitämme myös sitä että laajennetaan nämä poistot koskemaan myös käytettynä hankittuja koneita ja kalustoa jos keskusta sitä aidosti kannattaa niin kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa tämä asia voidaan ensi viikolla hoitaa kuntoon

arvoisa puhemies täällä taisi verojaoston puheenjohtaja hyvin todeta että tässä ollaan yrittäjien verotusta alentamassa sehän on tämän hallituksen esityksen fakta ja kokoomus juuri sitä tukee ja jos itse olen käsittänyt oikein niin jos yritykselle jää enemmän kassavirtaa kun verotus kevenee se saattaa joissakin tapauksissa auttaa saamaan lisää lainaa jotta voi taas investoida ja näin poispäin eli tästä tulee tietyn näköinen positiivinen kierre ainakin näin teoriassa ajatellen mutta edelleen korostan sitä että vaikka tämä laki tulee voimaan siitä huolimatta yritys joutuu aina investointeja tehdessään miettimään onko siinä yleensä järkeä parantaako se kilpailukykyä tuottavuutta ja tuoko se pitkällä aikajänteellä yrityksen kassaan enemmän rahaa koska eihän investoinnissa muuten olisi mitään mieltä ja eihän kukaan investoi sen takia että saa

verojaoston puheenjohtaja tähän asiallisesti vastaisi

lausunnoissa ja asiantuntijakuulemisissa esiin mutta sinänsä sitten kun varsinaisesti tätä asiaa käsittelimme ja mietintöluonnosta teimme emme lähteneet harkitsemaan vapaita poistoja koska näimme että tässä tapauksessa kuitenkin tämä esitetty

vaikka kuinka haluaisimme tukea yritystoimintaa meillä on kuitenkin se realiteetti että me haluamme tehdä sen sillä tavalla että sitten valtiontalous jollakin tavalla pysyy tässä tilanteessa vakaampana jos näin voi sanoa samoin näimme sen että on tässä tilanteessa hyvä tehdä tämä mietintö pohdiskellen tuoden esiin kolikon monia puolia mutta kuitenkin viedä hallituksen esitys sinänsä tällaisenaan läpi kaiken kaikkiaan puhemies kiitän kyllä edustaja eestilää siitä rakentavasta puheenvuoro otteesta mikä teillä on ollut että että sentään myönnätte että hallituksenkin esityksissä on hyvää ja juuri että tämä nyt sitten keventää nimenomaan yritysten verotusta minusta on hyvä kun kuitenkin tuotte sen esiin eikä tule sellaista kuvaa että taas kaikki on vain huonosti

olemme täysin samaa mieltä mielestäni kaikki kokoomusedustajat jotka ovat täällä puhuneet ovat sitä mieltä että tämä hallituksen esitys on sinänsä hyvä mutta kokoomus haluaisi ja oman vastalauseensa mukaisella lausumaehdotuksella haluaa tehdä yrittäjien kannalta ja eihän sitäkään voida tässä keskustelussa paeta että kyllä rinteen hallituksen veropolitiikka kokonaisuutena kiristää keskivertoyrittäjän verotusta koska monelle pienelle yrittäjälle mitä suomessa yritykset pääosin ovat palkkatulo kun sivukulujen kautta sen verotus kiristyy tarkoittaa sitä että kokonaisuudessa verotus kiristyy nämä massiiviset polttoaineiden verotuksen kiristykset aiheuttavat yrityksille alenevaa kykyä tehdä tulosta mistä sitten ehkä voitaisiin vaikkapa osinkoina tuloa saada elikkä kyllä tosiasia on kuitenkin se että rinteen hallituksen esitys kiristää yrittäjien verotusta puhemies kun kuitenkin yrittäjyys on se joka suomea kantaa ja yritykset pystyisivät synnyttämään niitä kipeästi kaivattuja uusia työpaikkoja niin mielestäni tässäkin asiassa käsittelyn pohjana tulisi ennemmin olla kokoomuksen vaihtoehto joka tuo paitsi yrittäjän näkökulmasta huokeamman verotuksen ja kannusteet investoida ja työllistää suomessa niin myös kaiken kaikkiaan tutkitusti kuusikymmentätuhatta työpaikkaa lisää siinä missä hallituksen vaihtoehto uhkaa työllisyyttä heikentää mutta siis rakentavassa hengessä haluamme nämä ehdotukset tuoda hallituksen arvioitavaksi ja nyt kun uutta hallitusohjelmaa ollaan

sitten otetaan myös vaarin arvoisa puhemies vielä nopeasti vastaan myös kun edustaja holopainen peräänkuulutti sitä onko käytetty puheenvuoroja siihen suuntaan että erityisesti haluttaisiin kiristää yrittäjien verotusta kyllä näistä osinkoverotukseen liittyvistä puheenvuoroista saattoi sellaista henkeä aistia mutta tietysti on hienoa jos voitte vakuuttaa samalla tavalla kuin edustaja kiviranta omassa hyvässä puheenvuorossaan vakuutti että hallitus joka ilmeisesti muodostetaan samalle pohjalle kuin tämä rinteen kaatunut hallitus ei tule yrittäjien verotusta enää sen enempää kiristämään kuin mitä nyt sitten teette tällä tämän vuoden talousarvion kokonaisuudella
edustaja holopainen saatte nyt minuutin ja kohta kolme
kiitos puhemies olisin tiedustellut edustajalta oletteko tutustunut niihin hyvin laajoihin arviointeihin siitä kuinka tehoton meidän nykyinen osinkoverojärjestelmämme listaamattomien yhtiöiden osalta on tästä on ihan kiistatta tietoa olemassa ja siihen kannattaa tutustua se ei ole mikään vihervasemmiston tai poliittisen tahon päähänpisto vaan sitä on nyt selvitetty ja siinä on tunnistettu ongelmakohtia jo hyvin pitkään se ei tarkoita sitä ettemme haluaisi tukea yrittäjyyttä päinvastoin me haluamme tukea yrittäjyyttä aidoilla keinoilla jotka vaikuttavat ja sellaisilla keinoilla jotka eivät kohdistu vain tiettyyn ryhmään yrittäjiä ja yrityksiä voisimme aivan hyvin ehkä seuraavalla hallituskaudella korjata tämän osinkoverojärjestelmän siten että me katsomme että se sama potti menee tehokkaammin yritysten eduksi

arvoisa herra puhemies tavallaan että alan miehenä olen ollut yli kolmekymmentä vuotta maanrakennusalalla töissä olen miettinyt tätä esitystä ja minun mielestäni tämä on hyvä esitys siihen nähden että tämän kolmenkymmenen vuoden aikana mitä minä olen maanrakennustöitä

urakoinnissa koko ajan on tiivistynyt tämä laatuvaatimus niitten koneitten laadusta ja niitten ympäristöystävällisyydestä ja ja tämmöisistä asioista ja tämä antaa semmoisen mahdollisuuden myös hankkia parempaa ja uutta kalustoa mikä on tervetullutta näille yrittäjille jotka tekevät sitä yritystoimintaa ja samoin myös niille yrityksille kun mehän olemme eduskunnassa parlamentaarisessa työryhmässä hyväksyneet että lähdetään tätä korjausvelkaa ajamaan kiinni niin isot yritykset varmaan kilpailevat niistä niistä tiehankkeista ja ratahankkeista mitä meillä on siellä tulossa ne silloin kun niitä viedään eteenpäin niissä hyvä uusi kalusto on erittäin kilpailukykyinen ja tehokas toimintamalli ja tämä tukee sitä mahdollisuutta teettää niitä töitä siinäkin mitä sitten tulee näiden käytettyjen koneiden kohdalla kohdalla olemaan minä

maanrakennustöissähän me olemme täällä kaikki isänmaan rakennustöissä edustaja

täällä olevilta henkilöiltä jotka ovat väittäneet että yrityksiä ollaan tukemassa että eikö heitä pitäisi tukea parhailla mahdollisilla keinoilla eikä tehottomilla keinoilla eikö meidän pitäisi perustaa meidän päätöksentekoamme jonkinlaiseen arvioon siitä kuinka hyödyllisiä ne tietyt keinot ovat sen takia olisi todellakin kohtuullista ja toivottavasti hyvin pian sen aika korjata nykyinen osinkoverojärjestelmä listaamattomien yhtiöiden osalta tämä hallitusohjelma rinteen hallitusohjelma on monilta osin huomattavasti eteenpäin menevä ja huomattavasti tehokkaampi kuin aiempi hallitusohjelma siinä oli varsinkin sellainen puute että keskityttiin tiettyihin toimialoihin siellä oli mainittu biotalous hyvin vahvasti mikä antaa aika harhaisen kuvan siitä kuinka moninaisista lähteistä meidän yritystoiminta koostuu on riski että jos aletaan poliittisesti valikoida näitä toimialoja liiaksi niin silloin emme välttämättä kykene tekemään ikään kuin oikeita valintoja me haluamme tukea yrityksiä ja yrittäjiä suomen yrittäjät muun muassa siitä että ammatilliseen koulutukseen on laitettu lisärahoitusta he ovat olleet huolissaan ja nähneet tämän edellisen hallituksen koulutusleikkausten tulokset se missä meillä koko eduskunnalla varmasti on parannettavaa on se että nyt kun olemme tällä hallituspohjalla

purkaneet koulutusleikkauksia niin meidän tulee vielä vahvemmin ymmärtää se että me tarvitsemme vielä hyvin paljon satsauksia koulutukseen ja minun mielestäni tämä keskustelu jossa keskitytään rajaamaan elinkeinoelämä hyvin kapeaksi ei tuota hyviä ideoita tähän keskusteluun kun me suomessa monipuolisempaa elinkeinorakennetta ja monipuolisempaa vientiä meidän pitää tunnistaa ne faktat ja ne tilastot jotka kertovat siitä minkälaisia toimialoja meillä on ja mihin mihin toimialoille on odotettavissa ehkä kasvua niin että me tunnistamme sen moninaisuuden ja me tunnistaisimme että siellä on paljon osaamisintensiivisiä aloja jotka ovat ihan riippuvaisia henkilöistä ja siitä osaamisesta jota saavat palkattua silloin olisi tosi tärkeätä laajentaa sitä keskustelua perustuen niihin realiteetteihin jotka meidän taloudessa vallitsevat jos me haluamme olla sellainen talous joka menee eteenpäin siihen tavoitteeseen pääsemiseksi on äärimmäisen tärkeätä että me olemme edelläkävijöitä tutkimuksen ja kehittämisen osalta jolloin me voimme olla myös luomassa niitä ihan uusia toimialoja oli kyse sitten keinoälyyn perustuvista ratkaisuista tai jostakin muusta

arvoisa herra puhemies täällä on nyt ansiokkaasti puhuttu puhuttu poistoista monessakin yhteydessä ja katsoin nyt että valiokunnan perusteluissa tässä mietintöpaperissa tämä neljä vuotta aiempien kahden vuoden sijasta on aivan oikeansuuntainen ja myöskin edustaja heinosen tämä aikarajan poistaminen on varmasti ihan ihan kannatettava ajatus ja sitä kannattaa pohtia vakavasti mutta erityisesti olen kiinnittänyt huomiota nyt jokainen täällä salissa tiedämme että meidän julkinen sektorimme on paisunut aivan liian suureksi me tarvitsemme nimenomaan pk yrittäjiä ja heitä pitää kannustaa toimimaan tuossa edustaja saramo ja myöskin kiviranta toivat esille osinkoverotuksen ongelmakohtia listaamattomien yhtiöiden kohdalla ja se ei ole nyt aivan niin niin yksiselitteinen tässä lausunnossakin sanotaan että saattaa kannustaa tekemään riskittömiä investointeja elikkä kyllä meidän pitää tehdä kaikki se työ että suomalaisia yrittämään ja työllistämään ja mielellään enemmän kuin sen oman itsensä vielä esimerkiksi meillä perussuomalaisilla on omassa vaihtoehtobudjetissamme täällä mainittu mainittu kuinka ehdotamme suomessa työllistäville kasvuyrityksille verokannustinta jonka avulla ne voisivat saada käyttöpääomaa yrityksen tuloksesta mallissamme pk yritys joka kahtena peräkkäisenä vuonna palkkaa vähintään kaksi uutta kokopäiväistä työntekijää ja jonka työntekijämäärän lisäys on vuosittain vähintään kymmenen prosenttia on vapautettu yhteisöverosta niin kauan kuin se ei jaa omistajilleen osinkoja elikkä tämä nyt tarkoittaa lähinnä sitä että meillä on ajatus että me voisimme pikkuhiljaa siirtyä viron viron malliin asteittain ja sillä tavalla ehkä sitten ratkaistaisiin tämä osinko ongelmakin mikä täällä on herättänyt paljon puolesta ja vastaan ja saataisiin lisää työpaikkoja suomeen niitä tarvittavia kiitoksia

arvoisa puhemies tässä on saattanut tuntua siltä että puhuttaisiin asian vierestä kun puhutaan niin paljon tästä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen ongelmallisuudesta mutta tosiasia on että kun me nyt tällä ehdotuksella kannustamme investoimaan koneisiin laitteisiin moderniin tekniikkaan ja osaamiseen niin sitten tämä nykyinen osinkoverotusmalli listaamattomissa yhtiöissä kannustaa päinvastaiseen suuntaan pitämään nettovarallisuutta suojeltuna ja nostamaan sitten ison lähes verovapaan summan vanhentuneiden korkovertailujen pohjalta siellähän kun puhutaan tästä kahdeksan viiva yhdeksän prosentin korkotuotosta joka olisi ikään kuin inflaatiokorjausta niin sehän on kymmenkertainen siihen nähden mikä todellinen inflaatio on viime vuosina ollut ja se on täysin vääristynyt ja kyllä

osinkoverotuksen ongelmat tunnustaa kapitalistinenkin tiedemies tänä päivänä elikkä on nämä monet ehdotukset tehty sen korjaamiseksi mielenkiintoinen asia on se että yrittäjäjärjestö puolustaa tätä nykymallia vaikka hyvin tiedetään että yrittäjien jäsenistä se koskee vain muutamaa prosenttia se ylipäänsä mahdollisuus käyttää tätä edullista verokohtelua hyväkseen valtaosa jäsenistöstä on pienyrittäjiä joille olisi kokonaan toisenlaiset veronkevennykset ja työn kannustimet paikallaan ja ihan hyvä että perussuomalaisten kohdalla on mietitty uudenlaisiakin kannusteita lisäämään työntekijöitä henkilöstöä varmasti on monenlaisia reittejä millä voidaan kohdentaa paremmin paremmin työllisyyttä ja kasvua tukevia toimia näihin pieniin yrityksiin sillä neljälläsadalla miljoonalla joka saataisiin oikeudenmukaisemmalla verojärjestelmällä listaamattomien yhtiöiden osinkotuloista pystyttäisiin keventämään vastaavasti todella vaikeissa oloissa työtä tekevien pienyrittäjien asemaa

arvoisa puhemies muutama sana tästä niin sanotusta isosta isosta kuvasta yhteiskunnallisesta tulonjaosta viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana itse asiassa yrityksethän ovat saaneet vuodesta kaksituhattakymmenen varsin merkittäviä varsin merkittäviä helpotuksia joita ovat olleet esimerkiksi yhteisöveron alennus kela maksun poisto sitten kilpailukykysopimuksen sosiaalivakuutusmaksujen alennukset ja saman sopimuksen työajan pidennykset yhteisöveron alennuksesta on laskettu että on ollut viime vuosina vuosittain jopa yhden pilkku kahden miljardin hyöty yrityksille kela maksun poistosta kymmenen vuoden aikana seitsemänsataa miljoonaa euroa vuodessa hyötyä ja sitten näistä kiky helpotuksista yhteensä kolmen vuoden kuluessa neljä neljä miljardia sosiaalivakuutusmaksujen alennuksista ja sitten työajanpidennyksistä kolme pilkku yksi miljardia euroa kaikkiaan voi laskea että yhteisöveron

alennus kahdestakymmenestäkuudesta prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin on tuottanut yrityksille seitsemän pilkku seitsemän miljardin hyödyn kymmenen vuoden jaksolla kela maksun poisto seitsemän miljardin hyödyn samalla jaksolla ja kiky kiky toimet yhteensä noin seitsemän miljardia eli lähes kaksikymmentäkaksi miljardia kymmenen vuoden aikana helpotuksia yrityksille herää kysymys siitä miksi nousukaudella on tehty tällaisia helpotuksia nämä olisivat tietysti olleet perusteltuja huonompien taloudellisten aikojen kohdalla nyt onkin käynyt niin että yritysten osingot ovat samana aikana kasvaneet investoinnit niin kuin täällä on todettu kokoomuksenkin suunnalta eivät ole kehittyneet kovinkaan kummoisesti mutta yritysten osingot ovat esimerkiksi viiden vuoden aikana kaksituhattakahdeksantoista kasvaneet kuudestatoista pilkku viidestä miljardista melkein kahteenkymmeneenkolmeen

sitten täytyy vielä todeta että palkansaajien ansiotaso on pysynyt nollassa tämän kymmenen vuoden aikana eli jos tätä isoa kuvaa katsoo niin yritykset ovat saaneet varsin suuria hyötyjä ja ne hyödyt ovat kyllä näistä luvuista voi sen päätellä valuneet aika pitkälti omistajien taskuihin

arvoisa puhemies ei muuta kuin edustaja yrttiaho yrittäjäksi

se mitä ajattelin kysyä edustaja

te puhuitte koulutuksesta ja ymmärsin näin että te halusitte sen verovähennysoikeutta jotenkin nostaa siinä esille koulutuksen tai kouluttautumisen ymmärtäisin näin että voi olla että katson itse liian kapeasta näkökulmasta sitä mitä te tarkoitatte sillä itse näkisin että yrittäjä jos hän kouluttaa työntekijöitään ja sijoittaa siihen pystyy suoraan vähentämään tämän tuloksestaan palkkakuluina

voi enää laittaa mitään tuplapoistoa voi olla että näen tämän liian kapeasta vinkkelistä

viittasin laajasti siihen minkälaisia toimia voimme tehdä yritystemme hyväksi ja yrittäjien hyväksi ja se mistä nyt hallitusta on kiitelty on että ammatillisiin oppilaitoksiin on lisätty resursseja ja toivottavasti pääsemme eteenpäin siitä melkoisesta kriisistä jota leikkaukset

monet keinoista kuten tämäkin aiheuttavat kuitenkin myös vaikutuksia rahallisesti vaikka ne sitten myöhemmin kompensoituvat meidän on tärkeätä pohtia hyvin laajasti mitkä ovat kaikkein tehokkaimmat keinot koska ihan kaikkeen valtiokaan ei pysty ryhtymään eikä kaikkeen pysty investoimaan joten investointien tulee olla tehokkaita

arvoisa herra puhemies edustaja yrttiaho toi hyvin esille niitä toimenpiteitä joita viimeisen kymmenen vuoden aikana on tehty jotta suomalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuus tehdä tulosta ja toivottavasti myös investoida entistä enemmän suomeen kun hieman ehkä aistin puheenvuorostanne korjatkaa jos olen väärässä tällaista pientä närkästymistä siitä että tämä kaksikymmentäkaksi miljardia olisi ohjautunut yritysten omistajille niin ketkä suomessa omistavat yrityksiä suomessa eläkeyhtiöt omistavat yrityksiä meidän jokaisen eläkkeet maksetaan niistä varoista joita sinne kertyy suomessa valtio omistaa yrityksiä on kysymys meidän jokaisen yhteisestä kansallisomaisuudesta niistä varoista joilla voidaan sitten järjestää näiden osinkotulojen kautta koulutusta terveydenhuoltoa kehittää infrastruktuuria on totta että onhan siellä myös henkilöyrittäjiä jotka ovat menestyneet viime vuosina he ovat perheenisiä ja äitejä he ovat niitä ihmisiä jotka tekevät vähän enemmän kuin ehkä yhteiskunta keskimäärin meiltä jokaiselta edellyttää he ovat niitä jotka tuovat työtä myös muiden isien ja äitien perheille ja he taas sitten tuovat leipää pöytään eli olen hieman hämmentynyt siitä että lähdetään käyttämään puheenvuoroja joissa ikään kuin no ehkä olen väärässä mutta paistaa tällainen kateus sitten yritysten omistajia kohtaan kyllä suomalainen hyvinvointi nimenomaan rakentuu siitä työstä jota me jokainen teemme ja siihen tarvitaan yrityksiä menestyviä yrityksiä arvoisa puhemies ehkä edustaja holopaisen pyörittämään keskusteluun siitä miksi näitä isompia reformeja ei tehdä olen täysin samaa mieltä siitä että ilman muuta meidän kannattaa pyrkiä tekemään suomalaisessa yhteiskunnassa isoja reformeja joilla luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset yrityksille menestyä luoda uusia työpaikkoja investointien kautta ehkäpä rinteen hallituksen kuuden kuukauden taipaleen aikana se iso ongelma oli siinä että rinteen hallituksella ei ollut luottamusta yrityksillä ei ollut luottamusta lähtökohtaisestikaan siihen minkälaista ohjelmaa hallitus toteuttamaan kuluttajien luottamus on heikentynyt dramaattisesti tänä aikana suomi on saanut moitteet eun komissiolta ja kansainväliseltä valuuttarahastolta varsin heikosta taloudenpidosta kansalaisten luottamus äänestäjien luottamus hallitukseen ehti romahtaa ja nyt sitten hallitus on tietysti jättänyt eronpyyntönsä koska myös eduskunnan enemmistön tuki rinteen hallitukselta katosi on selvää ettei tällaisen luottamuspulan vallitessa voida tehdä isoja reformeja nyt maahan tarvitaan toimintakykyinen ja luottamusta herättävä hallitus joka voi tehdä niitä uudistuksia

arvoisa puhemies jatkanpa äskeistä puhelua mitä yritin tuolla pöntössä mutta joka jäi vähän kesken tässä on ollut paljon puhetta siitä siitä miten se kohdentuu elikkä nyt se kohdentuu uuteen kalustoon perussuomalaiset niin kuin kokoomuskin oli sitä mieltä että se pitäisi ottaa vanhempaankin kalustoon niin kuin pitääkin minä toivoisin että

voitaisiin muuttaa sitä ja yksissä tuumin hyväksyä semmoinen laki edustaja semi semi sanoi että se on hyvänsuuntainen niin kuin onkin hän otti maanrakennuksen siinä esille tänä päivänä on pienyrittäjillä maanrakennusyrityksissä oikeinkin vanhaa kalustoa uusille teille tietyömaille tuommoisille isoille massatyömaille ei vanhoilla vehkeillä pääsekään siellä pitää olla uusia se parantaisi niitten pienurakoitsijoitten asemaa kun ne saisivat vähän uudempaa konekantaa työkoneissakin on tieluokat moottoreissa elikkä päästöluokat sitä kautta se maakunnan miestenkin yrittäjien asemaa parantaisi neljäkymmentä vuotta minä itsekin siellä

sitten vielä yrttiaho oli huolissaan siitä että nyt yrittäjät saavat liikaa rahaa tässä jo tuli tuli autolta vastinetta siihen kyllähän pienyrittäjät elävät sillä kassavirralla ja maksavat ne tesin mukaiset palkat se on hyvin pieni siivu mikä meille jää että kyllähän ne postit ja valtionyhtiöt eläkeyhtiöt vievät ne rahat sitten ne miljardit elikkä eipä tässä nyt taas kummempaa että semmoinen vain ajatuksena että jos jos se saataisiin menemään että olisi se vanhempikin

kyllähän siellä maanrakennustyömailla on niitä vanhoja koneita mutta kun vähennysoikeus koskee myös sitä lisäkalustoa mikä tekee ne laatutekijät siellä siellä on kauhankääntäjiä piikkausvehkeitä ja kaiken näköisiä tämmöisiä lisälaitteita mitä koneeseen tarvitaan ja ne ovat ihan semmoisia sillä tavalla niin kuin sanotaan urakkaan nähden kohtuullisia ostaa niihin vanhoihinkin koneisiin nämä poistot

edustaja autto tuossa aiemmassa puheenvuorossa murehti sitä miten talous on kehittynyt nythän viimeisimmät tiedot todentavat että talous on kasvanut selvästi luultua enemmän ja alkuvuoden lukuja korjattiin ylöspäin kasvu on suorastaan kiihtynyt tällaisia uutisia olemme saaneet lukea viime aikoina totta kai on paljon rakenteellisia haasteita joita täytyy korjata ja siihen työhön on ryhdytty täytyy parantaa meidän koulutustasoa ja niin edelleen paljon on tehtävää mutta ei ihan pidä paikkaansa etteikö talous olisi kehittynyt viime aikoina myönteisesti

omalta osaltani tässä vaiheessa voin jo kiittää eduskuntaa hyvästä keskustelusta minusta oli tärkeää nähdä että kaikilla esityksillä on hyvät ja huonot puolet ja tässä kuitenkin se hyvä puoli on sinänsä voittoisa eli on myönteistä että voimme yrittää erilaisia keinoja joilla yritystoimintaa tuetaan itse kyllä pidän tärkeänä että etsimme myös tulevaisuudessa

nyt sattuu rakenne olemaan sellainen että se suosii tiettyjä varsin pääomavaltaisia ja rikkaita yrityksiä eikä kannusta välttämättä investoimaan niin miksei sitten sitä tuottoa jota saisi tätä järjestelmää muuttamalla voisi esimerkiksi kohdentaa paremmin pieniin yrityksiin ja tätä kautta tukea työpaikkojen syntymistä tällaista pohdintaa tarvitaan tähän loppuun haluan puhemies vielä sanoa toistan sen että vaikka täällä on sinänsä ihan hyviä toiveita siitä että tämän poisto oikeuden pitäisi olla vielä laajempi ja koskea vaikka sitten tätä käytettyä kalustoa niin olemme myös ystävät realismin edessä tässä salissa samaan aikaan me olemme käyneet lukuisia keskusteluja valtiontaloudesta meitä on moitittu siitä että kun investoimme pienituloisen ihmisen asemaan kun investoimme koulutukseen kun haluamme pitää vanhuksista huolta me tarvitsemme rahaa ja on kritisoitu että voi voi nyt kyllä talous horjuu sen vuoksi että näitä investointeja tämä hallitus tekee samaan aikaan tässä kuitenkin jo tämä esitys ensi vuonna vähentää verotuloja joilla näitä asioita tehdään kaksisataaseitsemän miljoonaa ehkä joskus vuonna kaksituhattakaksikymmentäseitsemän palautuu niin kun me tarvitsemme sitä vanhustenhoivaa ja koulutusta tässä ja nyt ja tietynlaista vakautta myös talouteen niin tässä on aika iso summa minkä ensi vuodelle me me satsaamme yrittäjyyden helpottamiseen tässä ja nyt jotta niitä työpaikkoja syntyisi tässä ja nyt ja tulevaisuudessa olisi varaa sitten paremmin hoitaa hyvinvointiyhteiskuntamme palveluita ja pitää huolta sen pienen ihmisen

arvoisa puhemies tässä maanrakennus esimerkkinä tältä alalta siitä ovat käyttäneet puheenvuorot edustaja semi ja edustaja oliko se nyt kotiranta sitten vai kotiaho

kun te kerroitte siitä että uusia koneita erityisesti sieltä vasemmalta laidalta tuli esiin että mitä uudempi

kauhanpyörittäjä tai joku muu lisälaite siihen koneeseen niin sitä pienemmät päästöt se on vain kylmä tosiasia että suomessa on lukuisia maanrakennusyrityksiä niistä osa on muutaman miehen yrityksiä ja nämä muutaman miehen tai yhden miehen joutuvat valitettavasti hyvin usein toimimaan käytetyn konekaluston kanssa sinne moottoritietyömaalle saa mennä käytetylläkin koneella kunhan se täyttää ne päästöluokat joita joita vaaditaan ympäristöpäästöjen alentamiseksi siellä saattaa olla euro viisi tai euro kuusi luokka näitä koneita myydään suomessa on omia yrityksiä jotka tuovat näitä käytettyjä koneita ulkomailta niitä jää myös näiltä isommilta yrityksiltä kyllä se olisi tasa arvoista

yritykset saisivat tämän tuplapoiston tehdä myös käytetyistä koneista tämä on ihan hyvä tämä teidän esityksenne en minä pane hanttiin ollenkaan mutta tasa arvoa kuulutan tähän toimintaan sen takia aivan ehdottomasti laajentaa koskemaan käytettyä kalustoa kiitoksia

arvoisa puhemies halusin tähän asiaan reagoida ihan sen takia on kuulunut niin paljon tätä keskustelua että tämä hallitus ei tee mitään työllisyyden edistämiseksi ja investointien edistämiseksi ihan piti tulla tänne saliin kertomaan että tässä nyt on yksi esimerkki näissä tuplapoistoissa tai poistojen optimaalisemmassa sijoittamisessa yrittäjän kannalta voidaan sitten aikaansaada uusia investointeja tähän ja nyt tähän hetkeen ja nyt ja tässä on sitten se hyvä puoli että tätä nyt halutaan tehdä testinä kokeiluluonteisesti ja sitten katsotaan mitkä sen vaikutukset ovat mutta minä toivon että perussuomalaiset täällä on yksi kokoomuslainenkin kuitenkin kiittämässä meitä siitä että nyt meillä on tässä yksi pieni investointitoimi työllisyystoimi odotammekin näitä kiitoksia

arvoisa puhemies tuemme tätä hallituksen esitystä se on hyvä mutta haluaisin myös omalta osaltani tuoda esille käytetyn kaluston siinä mielessä että voi olla esimerkiksi tämmöinen sorapuolikasauto uusi euro kutonen vetonuppi mutta peräkärryjä ei tahdo saada mistään paripyörällisinä muuta kuin käytettyjä olisi ehdottoman tärkeätä että saataisiin myöskin vähennysoikeus näihin käytettyihin perävaunuihin koska niin sanotuilla pompulapyörillä olevat perävaunut helposti uppoavat noilla työmailla kaatoalueilla ynnä muilla jos niissä on näitä paripyöräisiä mitä pystytään hommaamaan vain käytettynä niin pitäisin hyvin tärkeänä että saataisiin vähennysoikeus myös

arvoisa puhemies hyvä huomioida että tämäkään toimenpide jota on nyt hyvä lähteä kokeilemaan ja nähdä miten vaikuttavuus kehittyy tällä kertaa ei ei ole sellainen joka kattaa jos puhutaan tasa arvo termistä niin ehkä olisi hyvä katsoa ihan sitä kokonaisuutta ja lähteä sieltä haarukoimaan myös niitä keinoja jotka auttavat sellaisia yrityksiä joilla ei ole isoja laite ja koneinvestointeja tässä yhteydessä puhuisin kyllä enemmänkin vaikuttavuudesta että kun valtion rahaa käytetään niin sitä käytetään huolella ja sellaisiin kohteisiin joilla on nähtävissä isot vaikutukset tasa arvo on ehkä sitten vähän semmoinen erityyppinen termi ja ja liittyy liittyy tähän meidän yhteiskuntaan kokonaisuudessaan tässä on syytä etsiä vaikuttavia toimenpiteitä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kuusitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies meidän verojaoston asiat tässä jatkuvat ja esittelen mielelläni verojaoston ja sitä kautta valtiovarainvaliokunnan mietinnön tästä tulorekisteristä tämä liittyy siihen asiaan että kun aikanaan tämä tulorekisteri tuli voimaan uutena systeeminä niin ilmeni tietynlaisia ongelmakohtia joista aika laajastikin yhteiskunnassa puhuttiin muun muassa kansalaisjärjestöille tuli kohtuuttomia tilanteita kun tuntui siltä että jokainen pieni asiakin täytyy ilmoittaa ja ja

minut tekee erityisen iloiseksi puhemies sallittakoon nyt sanoa se on se että sen lisäksi että hallituksen pohjaesitys on hyvä myös valiokunta on omalta osaltaan edelleen parantanut sitä eli me olemme muuttaneet osin hallituksen esitystä kun se pohjaesitys parantaa kansalaisjärjestöjen tilannetta yritysten ja kansalaisjärjestöjen toivomaan suuntaan niin otetaan vielä hieman paremmin askelta sinne kansalaisen suuntaan tämän lisäksi me teemme muutoksen joka koskee vähäisten kilpailupalkintojen veronalaisuutta ja olemme sitä mieltä että kilpailuista saadut enintään sadan euron arvoiset raha ja tavarapalkinnot ovat tietyissä tilanteissa saajilleen verovapaata tuloa palaan tähän vielä lopuksi puhemies käyn ensin lyhyesti läpi tämän valiokunnan mietinnön tämä laki esittää esittää tiettyjä muutoksia jotka koskevat niin ikään luontoisetuja kuin palkkaennakoitakin esitetään että ilmoittamismenettelyä kevennetään ja jaksotukseen tehdään muutoksia ja toteamme että nämä ovat hyvin kannatettavia valiokunta toteaa myös että muutos keventää työnantajien hallinnollista taakkaa eikä aiheuta merkittävää heikennystä tulorekisterin tietosisällölle tai verotettavan tulon oikea aikaiselle jaksottamiselle eli sinänsä toteamme että että tämä on myös teknisesti ja asioiden kulun kannalta viisas myös tulevaisuudessa tässä esitetään myös sitä että kansalaistoiminnassa maksetun vähäisen kertasuorituksen ilmoittamisaikaa pidennetään siellähän oli pohjalla että pitäisi viidessä päivässä heti alkaa ilmoittelemaan näistä suorituksista ja tietenkin kun monta kertaa näitä hoidetaan vapaaehtoisvoimin tällaisissa talkooluonteisissa tilaisuuksissa niin se viisi päivää on aika kohtuuton ja siksi on iloista että tätä aikaa nyt sitten sitten pidennetään valiokunta luonnollisesti yhtyy siihen että tätä viittä päivää kertasuoritusten ilmoittamisaikaa pidennetään seuraavan kuukauden viidenteen päivään tässä niin ikään myöhästymismaksua lykätään vuodella ja se on myös sinänsä hyvä koska systeemi on uusi ja pitää antaa vähän aikaa aikaa toimijoille katsoa toimintaa sillä silmällä että että tämä järjestelmä sinänsä hieman muuttuu sitten päästään tähän kohtaan kilpailupalkintojen ilmoittaminen joka on nyt sen meidän muutoksemme kohteena jo hallituksen esityksessä että urheiluseuroissa ja kaikenlaisessa harrastustoiminnassa on koettu että merkittävää lisävaivaa on tullut että on jouduttu ilmoittamaan kaikki pienetkin suoritukset ja tämän siis hallituksen esitys jo sinänsä korjaa mikä on myönteinen asia eli esityksessä on ehdotettu että kilpailujärjestäjä ei ilmoittaisi jatkossa enintään sadan euron arvoista raha tai tavarapalkintoa

sitten toisaalta tarkoittanut sitä että tämän kyseisen palkinnon saajan sen ihmisen joka sen palkinnon saa olisikin pitänyt sitten itse ilmoittaa se palkinto joka ikinen pienikin alle sadan euron sanoisinko tilpehööri kaikki olisi pitänyt ilmoittaa ja varmasti olisi voinut syntyä sellaisia tilanteita että kansalainen välttämättä ei olisi ollut edes tietoinen velvollisuudestaan ilmoittaa näitä ehkä semmoista tahatontakin ilmoittamatta jättämistä olisi saattanut tulla jolloin ihminen on toiminut mielestään ihan oikein ja sitten huomaakin yhtäkkiä että on tehnyt jotain ikään kuin väärin kun ei ole ilmoittanut me halusimme tähän tuoda sitä inhimillisyyttä ja kansalaisen näkökulmaa joten selvitimme asiaa ja huomasimme että lakimuutos myös tässä suhteessa on mahdollinen ja niinpä sitten sitten tuolla jaostossa teimme muutoksen jossa sitten käytännössä kilpailupalkinnon saaja saaja voisi jättää ilmoittamatta tällaiset yhteensä alle sadan euron suoritukset kalenterivuoden ajalta ja se tulisi ihan sitten sitten näin tässä vielä puhemies toteamme toteamme että asiantuntijakuulemisessa on on tähän asiaan kiinnitetty huomioita ja myös jaosto on kiinnittänyt tähän mielellään huomiota ja sitten perustelemme hieman tässä asiaa siten että

ehdotetussa muodossa mitä hallitus esitti myös verohallinnolle kovin raskas sillä olisi ollut vähän epätarkoituksenmukaista kuormittaa verohallintoa sillä että se joutuisi nyt sitten valvomaan kaikkea tätä samoin sitten kun se saaja olisi tehnyt erilaisia

vähennyksiä tulonhankkimiskuluista saadakseen tämän palkinnon tämä olisi mennyt kyllä aika monimutkaiseksi ja varmasti se itse saatava hyöty olisi ollut kovin pieni siihen hallinnolliseen vaivaan nähden mikä tässä olisi ollut eli nämä kaikki me käymme läpi tässä omassa mietinnössämme ja teimme mielestäni erinomaisen ja tärkeän parannuksen tähän ja tämä on yksimielinen

arvoisa arvoisa puhemies edustaja viitanen esitteli tämän asian erinomaisen hyvin tässähän nyt täysin tarpeetonta ja jopa arkijärjellä käytettävästi ei ymmärrettävää byrokratiaa se kertoo siitä että hallitus kuuntelee mitä kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu ja tämä oli hyvä tämä esimerkki vaikka näistä pienistä palkinnoista joissa liikutaan sellaisilla rajoilla että jos on alle sadan euron palkintoja niin kuvittelisin että jos tuo byrokratia haluttaisiin todella pitää entisellään niin aika moni mieluummin kieltäytyisi siitä palkinnosta kuin ryhtyisi siihen valtavaan urakkaan minkä se tekee tässäkin on hyvä esimerkki hienoa että täällä on opposition kansanedustajia paikalla he eivät ole varanneet tähän puheenvuorojakaan ihan ymmärrettävää koska hekin kiittävät hallitusta tällä hiljaisuudellaan ja se osoittaa vain edelleen sen että meillä on tällä hetkellä hieno hallitus myöskin opposition mielestä
kyllä täällä on oppositiokin varannut puheenvuoroja mutta sitä ennen

niin kuin edellä kaksi puheenvuoroa ovat todistaneet niin tässä vähennetään tavallisen kansalaisen näkökulmasta byrokratiaa ja ja tällaisia velvoiteloukkuja joista ei tiedetäkään itse asiassa ihan tavallisen kansalaisen ja kansalaisjärjestöjen osalta tällainen pieneltä tuntuva asia on on varmaan enemmän kuin mitä heidän osaltaan edellinen hallitus sai aikaan neljän vuoden aikana vaikka siellä oli hienoja otsakkeita byrokratian purkamisesta niin ne tuppasivat jäämään koko lailla puolitiehen nyt tämä on viety päätökseen ja tosiaan sen lisäksi mitä edustaja viitanen totesi vielä korostaisin sitä että tämä auttaa veromoraalin säilyttämistä nyt jos meillä olisi jätetty sinne tämmöinen periaatteellinen velvollisuus pienien tavarapalkintojen ilmoittamiseen veroilmoituksessa ja hyvin tiedämme että valtaosa ihmisistä ei niitä muista tai ei tiedä että tällainen velvoite olisi olemassa niin sehän on yleisen veromoraalin kannalta haitallista että meillä on olemassa velvoitteita joita vain muutama prosentti noudattaa ja joista sitten muille saattaa satunnaisesti tulla verotusseuraamuksia tai hankaluuksia jos verottaja sitten sitten pääsee tällaiseen kiinni meidän pitää poistaa tämänkaltaisia veroloukkuja joissa tavallisen ihmisen on hyvin vaikea tietää mikä on oikein ja mikä väärin ja tällä uudistuskokonaisuudella kohennetaan paljon tilannetta silloin kun ihmiset osallistuvat urheilu tai tai pilkkikisoihin pilkkisatanenhan tälle sopii hyvin termiksi että semmoiset pienet palkinnot vapautuvat sitten byrokratian ja verotuksen kourista

arvoisa puhemies tämä on todella hyvä lakiesitys ja tämän sisällön varmasti eduskunta yksimielisesti voi hyväksyä kuten myös valtiovarainvaliokunta ja siellä verojaosto taitavaksi tunnetun puheenjohtajansa edustaja viitasen johdolla on hyvin tehnyt tämän mietinnön tosiaan kiittäisin hallitusta mutta kun nyt meillä on vain tämä toimitusministeristö niin kuitenkin sitä että toivat tämän

koko poliittisen kentän ylittävän yhteisen toiveen siitä että tällainen arjessa hyvin tärkeä parannus saadaan

edustaja koskinen tuossa oikeastaan ehti jo sanoa hyvin paljon niitä asioita joita olisin itsekin sanonut kansalaisten oikeustajuun sopii tämä hallituksen esitys erinomaisen hyvin kun tämä lakiesitys aikanaan säädettiin se todettiin toimimattomaksi ja ennen kaikkea ihmisiä voi sanoa jopa turhan päiten verottavaksi ja ja kurittavaksi on hyvä että se nyt korjataan niin pilkkikisat kuin urheiluseurojen monenlaiset muutkin pienet kisat ja niiden palkinnot tulevat nyt sille sille tasolle kuin pitäisikin olla pienet palkinnot kuuluvat

laji ja harrastustoimintaan eikä niihin tarvitse erikseen verottajan pitkän käden ulottua myös myös tämmöinen verotuksen läpinäkyvyys muilta osilta tässä varmistetaan eli eli jos ne palkintosummat nousevat kovin kovin korkealle niin on luonnollista että silloin verottaja näihin asioihin puuttuu täällä aikaisemmin mainittiin myös tämä hallinnon keventäminen meidän pitäisi pystyä katsomaan vielä laajemmin meidän lainsäädännöstämme vastaavanlaisia järjestelmiä jotka jotka aiheuttavat kansalaisten kannalta hankalia tilanteita ja kohtuuttomia tilanteita mutta myös aivan turhaa byrokraattista työtä uskonpa että kansalaisten lisäksi myös pitää sitä työtä tarpeettomana tarpeellisempiakin asioita löytyy ja miten mukavaa on eduskunnassa näinä hetkinä kun voimme yli puolue ja hallitus oppositio rajojen ennen kaikkea yhdessä myös näitä korjauksia tehdä varsinkin nyt kun ei hallitusta ole vaan meillä on toimitusministeriö

on mukava ottaa vastaan aikaisemman opposition kiitoksia edellisen hallituksen hyvälle työlle

arvoisa puhemies tämä on ihan hyvään suuntaan menossa tämä hallituksen esitys ehkä tuo sadan euron raja on vielä pikkuisen alakantissa

urheiluseura kun järjestää joitakin kilpailuja tai muita niin nykypäivänä valitettavasti vaan niin on on että tuo sadan euron palkintosumma siellä ei kauheasti houkuta muuta kuin joissakin juniorikisoissa

minkälaisia verokytkyjä lapsille on tullut itse asiassa voisin viitaselta tässä jopa kysyä sitä kun joku aika sitten vielä minuun otti yhteyttä joku henkilö joka oli koiranäyttelyissä ollut mitenkä nyt jos jatkossa koira pärjää näyttelyssä ja saa sieltä sadankahdenkymmenen euron arvoisen ruokasäkin lahjaksi niin tuleeko se vero sille omistajalle vai sille koiralle vai miten se miten se tapahtuu mutta mutta se mikä mikä minua itseäni askarruttaa on suomalainen huippu urheilu jonne nyt valitettavasti edellisten hallitusten ja nykyisenkin nykyisenkin toimitusministeriön tai tämän rinteen hallituksen

ei ole osoitettu vielä riittäviä toimia ja tulee semmoinen asia mieleen että jos on jonkun lajin huippu urheilija kyseessä ja

käy esimerkiksi ympäri suomea tai kansainvälisillä harjoitusmatkoilla niin hyvin usein on ollut tyypillistä että jos urheiluseuralla tai kyseisen lajin seuralla on mahdollisuutta tukea sitä urheilijaa siinä niin hän saattaa saada vuosien aikana useitakin useitakin tämmöisiä tukia niihin ulkomaanmatkoihin pitääkö nämä kirjata johonkin vai millä tavalla nämä tulkitaan koska tämä on ollut hirmu epäselvää jo tämän vanhan lainsäädännön puitteissa mikä on tämän nykylainsäädännön henki haluan korostaa sitä että muuallahan yhteiskunta maksaa mutta suomessa he joutuvat mahdollisesti pienen opetus opetus ja kulttuuriministeriön urheilija apurahan turvin tekemään näitä matkoja tiedän esimerkin että urheilija saa kuusituhatta euroa urheilija apurahaa vuodessa ja matkapäiviä kertyy ulkomailla lähes

tämä urheilun budjetti on suuruusluokaltaan noin kaksikymmentätuhatta niin miten tämä uusi laki kohtelee heitä vaikuttaako tämä urheiluseuran sisäiseen tukeen urheilijalle

arvoisa puhemies hallituksen esitys tässäkin asiassa on hyvä olen ollut vuosikymmeniä tampereen poliisi urheilijoitten johtokunnassa ja tuemme aktiivisesti junioriurheilua ynnä muuta edelleenkin olisiko kuitenkin mahdollista korottaa tämä sata euroa kahteensataan euroon nimittäin hyvin usein nyt tulisi sitten se tilanne vastaan että jos annamme jollekin juniorille vaikka suksipaketin sukset sauvat ja monot niin se ei vain yksinkertaisesti mahdu tähän sataan euroon mutta siihen kahteensataan euroon se mahtuisi jo aivan hyvin jos tällaisen voisi ottaa huomioon

arvoisa puhemies ja vain lyhyesti vielä ymmärsin että edustaja viitanen tässä käytti termiä pilkkisatanen hän tarkoitti sillä sitä että kysymys on koskinenko käytti kuka tahansa käyttikään tämä termi oli tässä ilmassa sillä haluttiin sanoa siis se että on pienistä symbolisista palkinnoista kysymys se että jos ruvetaan sitten johonkin raja täytyy laittaa sen ainakin edustaja viitanen tässä käytti omassa puheenvuorossaan että jossakin raja täytyy olla voi olla että kaksisataa voi olla parempi raja kuin satanen kun mennään korkeampiin summiin niin silloin ne ovat jo rahanarvoisia palkintoja ja on ymmärrettävä että silloin silloin siitä myöskin verottaja kiinnostuu siinä mielessä se nyt on vähän makuasia mihin kohtaan se laitetaan tämä periaate on tässä selkeä että tämä on enemmän symbolinen palkinto kuin rahansiirto tai palkitseminen sitä kautta

se että kun kiljunen symbolinen palkinto niin nämä ovat todellakin symbolisia palkintoja kyllähän meidän pitää yhteiskunnan kannalta miettiä rakennammeko me näiden symbolisten palkintojen ympärille jonkun helkatin verotarkastusjutun tällaisen johonka nämä anteeksi pahoittelut

eihän meidän kannata käyttää mitään isoa organisaatiota valvomaan tämmöisiä symbolisia palkintoja että kyllä itse näkisin terve maalaisjärjen käyttö olisi sallittua mutta koska se ilmeisesti lienee mahdotonta niin varmaan se raja jonnekin pitää asettaa mutta se satanen tuntuu kyllä mielestäni pieneltä mutta vielä edelleen jos sallitte kysyn viitaselta sitä että miten näitä tavallansa pitemmälle edenneitä urheilijoita ja urheiluseuran heille antamaa mahdollista tukea siihen tappiolliseen urheiluharjoitteluun

puhemies ihan omalta osaltani haluan kiittää tästä keskustelusta ja haluan ilmaista kyllä sen että tässähän on koko meidän valiokunnan yksimielinen mietintö jossa on myös perussuomalaisten edustus ja kaikki pitivät hyvänä ja tärkeänä sitä kun edellisen hallituksen aikana iso uudistus joka niin ikään tehtiin ilman perussuomalaisten vastalauseita siinä on osoittautunut olevan aukkoja kun jo hallitus tarttui näihin aukkoihin ja sulki niitä kansalaisjärjestöjen kannalta pienten yrittäjien kannalta myönteiseen suuntaan niin valiokunta tässä vielä paransi hallituksen esitystä hieman parantamalla kansalaisen asemaa eli valiokunta on tehnyt tässä hyvän työn ja harkinta on ollut positiivinen aina voidaan keskustella siitä mikä se raja on ja sitten tulevat tietenkin eteen ne kysymykset että harkitsemme sitä rajaa ehkä tulevaisuudessa kokemusten perusteella puhuimme hyvin että kokemusten perusteella voi sitten katsoa mikä on se oikea malli tärkeää on että nyt tehdään tämä ja

resurssista kuten vaikkapa lääkäristä kilpailupaikalla olisi tietysti mukava palkita jollain tavoin muutenkin kuin pelkkää kisamakkaraa tarjoamalla seura voisi vaikkapa ensi suunnistuskauden iltarastien kausikortin antaa tästä nythän tämä on veronalaista tuloa mutta jos meillä olisi joku tällainen seuratoiminnan pieni vapaan tulon raja niin silloin jokainen voisi ottaa huoletta tällaisen muodollisen muutaman

niistä vaivoista jotka eittämättä ovat suurempia kuin tämän saatavan etuuden taloudellinen arvo mutta ovat sen seuratoiminnan edistämisen kannalta korvaamattoman tärkeitä tässä voisi olla verojaostolle ehkä yksi ajatus mitä voisi kehittää tästä ei todella tulisi veropohjaan minkäänlaista reikää vaan tämä olisi vain edistämään lasten ja nuorten ja toki muutenkin urheilun ja liikunnan parissa tehtävää työtä ja miksei tätä voi hyödyntää myös muissa seuroissa sanotaan nyt vaikkapa siellä koiranäyttelyissä tai muualla eli haettaisiin sellainen sopiva vapaan tulon raja seuratoimintaan liittyen joka koskisi näitä stipendejä ja pieniä palkintoja ja vaikkapa tämmöisiä talkootyöstä tehtäviä muodollisia palkitsemisia

arvoisa puhemies näin itsenäisyyspäivän aattona ja toimitusministeriön aikakautena on tietysti upeata että me voimme puoluerajojen ylitse vasemmalta laidalta oikealle laidalle todeta että meillä on ainakin joitakin asioita joissa voidaan ihan yhteistyössä edetä tämä esitys tullaan varmasti yksimielisesti täällä eduskunnassa hyväksymään on järkevää järkevää tämä byrokratian vähennys ja esimerkiksi just tässä ovat nämä pienet palkinnot joita kansalaisjärjestöt urheilujärjestöt antavat rahanarvoisten palkintojen antaminen se että tämä voidaan vapauttaa verotuksesta ja ilmoitusvelvollisuuksista onko se raja sata vai kaksisataa euroa luulen että tuokaan ei ole se kiistakysymys varmaan järkevintä on juuri tässä tilanteessa viedä tämä esitys nyt tällä rajalla ja kuten täällä edustaja autto toi esille verojaosto pohtikoon tätä olisi vaikka sitten niin että ensi itsenäisyyspäivän aattona tuodaan se kaksisataa euroa tänne niin että saadaan sitten se jos se on ikään kuin se oikeampi raja olennaisinta on se että on kysymys edelleenkin symbolisista palkinnoista eikä siitä että se on todellakin rahanarvoista tuloa mikä tästä tulisi sehän

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö viisi

nyt päätetään sisällöstä

arvoisa rouva puhemies ympäristövaliokunta on varmasti tehnyt hyvää ja perusteltua työtä mietinnön kanssa ja tämä esityskin on hallinnon järjestämisen näkökulmasta varmasti perusteltu mutta jos rouva puhemies sallitte niin kaksi näkökulmaa tähän itse aiheeseen suomessa tulisi kehittää kannusteita siihen suuntaan että näitä saastuneita maita aina puhdistettaisiin eikä läjitettäisi sitten tulevien sukupolvien puhdistettavaksi ja toki ymmärrän sen arvoisa puhemies tämä vaatii myöskin taloudellista panosta mutta tähän voidaan kehittää toisaalta kannustimia eri tavoin että näin aina tapahtuisi että havaitut saastuneet maat puhdistetaan mutta myöskin sitten tietysti siihen voidaan tuoda tukea ja tämä on se toinen näkökulma jonka haluan tässä keskustelussa tuoda esille kun suomi on vaurastunut kansakuntana aivan erityisesti meidän puunjalostusteollisuutemme kautta ja puunjalostusteollisuutta on ollut ympäri maata myös paikkakunnilla jotka ovat varsin pieniä ja nyt sitten kun tämän puunjalostustoiminnan seurauksena on voinut jäädä paikallisesti alueita joissa on saastunutta pilaantunutta maaperää niin on sitten todella tärkeää että se paikallinen yhteisö ei jää

tämä edustaja auton huomio on täsmälleen oikea että mieluummin saastuneita alueita puhdistetaan kuin jätetään kuormittamaan luontoa se on vähän sama tilanne kuin jätteiden käsittelyn että sen sijaan että me kaatopaikoille raahaamme jätteitä mieluumminkin kierrätykseen panostetaan tai sitten tehdään ihan todellinen loppuhävitys vaikka polttamalla lämpövoimaloissa ja niin edelleen eli tässä suhteessa on ehdottomasti järkevä tämä ajattelutapa pysyvät kaatopaikat tai luonnon pysyvä kuormittaminen ovat kuitenkin pysyvyyttä ja ja meillä on luonnossamme rajat

arvoisa puhemies nyt kun ympäristövahinkojen korvaamista kehitetään niin on erittäin tärkeää että tästä korvaamisesta vastaa ensi sijassa se taho jonka toiminnasta vahinko on aiheutunut silloinhan tämä tuskin olisi esimerkiksi pienten kuntien vastuulla vaan sen pitäisi olla aina lähtökohtaisesti sen tahon vastuulla joka on sen aiheuttanut oli kyse sitten yrityksestä tai ihan mistä tahansa muusta toimijasta tämähän ennaltaehkäisee myös ympäristövahinkojen syntymistä kun se vastuu mahdollisimman selkeästi osoitetaan sille taholle joka tosiaankin on ollut vastuussa vahingoista ja ja joka on silloin saanut taloudellisen hyödynkin siitä toiminnasta kaikkein todennäköisimmin